Euroopan rajoja ei saa muuttaa, se on selvä asia. Puheet ovat koventuneet, sekin on vaarallista.

Tietenkin Venäjälläkin puhutaan mitä puhutaan ja kirjoitetaan mitä kirjoitetaan, eikä kaikki ole Kremlin ääntä. Mutta kyllä tämä koventunut retoriikka on erittäin vaarallista. Näiden sanktioiden tehtävä on pakottaa osapuolet neuvottelupöytiin.